Arvoisa puhemies, kotimaassani Suomessa vietetään ensi viikolla itsenäisyyspäivää ja silloin meiltä aina kysytään Mitä itsenäisyys sinulle merkitsee?

Vapautta saada elää vapaasti omana itsenään pelkäämättä syrjintää, pelkäämättä häirintää, pelkäämättä vihaa.

Irvokkainta tässä homofoobisessa keskustelussa on se, että kantoja perustellaan homoseksuaalien nuorten pahoinvoinnilla ja kohonneella itsemurhariskillä.

Se johtuu niistä puheista ja asenteista, mitä tässäkin salissa olemme kuulleet.